Oikeus koulutukseen sekä erilaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen on perusihmisoikeus.

Hyvin järjestetty koulutus on se, joka mahdollistaa lasten ja nuorten kehittymisen aktiivisiksi ja yhteiskuntaa eteenpäin vieviksi kansalaisiksi. Vastuu koulutusmahdollisuuksista on ensisijaisesti aluetta hallinnoivilla viranomaisilla.